Uudet neuvottelut tarjoavat mahdollisuuden nykyaikaistaa EUn ja AKT valtioiden välistä kumppanuutta. Komission ehdotus kolmesta alueellista kumppanuudesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kanssa onkin erittäin tervetullut ja kannatettava pohja ja se myös vahvistaa kummankin alueen strategisia tavoitteita. Euroopan parlamentti on omalta osaltaan peräänkuuluttanut ihmisoikeuksia yhtenä kulmakivenä ja myös korostanut tasa arvon edistämistä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.